Arvoisa puhemies, myös minä kannatin tätä päätöslauselmaa, sillä Kosovossa on jo saatu aikaan tärkeitä poliittisia, hallinnollisia ja taloudellisia uudistuksia.

EUn ja Kosovon välisen vakautus ja assosiaatiosopimusneuvotteluiden käynnistäminen viime lokakuussa oli suuri edistysaskel, samoin myös vuoden lopulla järjestetyt ensimmäiset paikallisvaalit.

Kosovon suuri haaste on monietnisen yhteiskunnan kehittäminen ja kaikkien vähemmistöryhmien oikeudet.